yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asisisällöltään muuttamattomana päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä perustuslakivaliokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ville niinistö krista mikkosen kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

hyväksytään

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on antanut mietintönsä yksimielisenä kansaneläkevaltuutettujen toimintakertomuksesta kaksituhattaneljätoista kansaneläkelaitoksesta annetun lain mukaanhan kelan valtuutettujen tehtävänä on valvoa kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ja ja valtuutetut tuovat sitten raporttinsa aina eduskunnalle valiokunta korostaa että on hyvä että tietosisältöä tässä raportissa kehitetty siihen suuntaan kuin aiemmissa mietinnöissä on on edellytetty nyt on saatu parempi kuva toiminnasta valiokunta myös korostaa että sähköisen reseptin ja sähköisen potilastiedon arkiston toimivuutta ja kehittämistä olisi syytä jatkossa edelleen seurata valtuutettujen toimesta tämähän on iso muutos joka vaikuttaa monella tapaa palvelujärjestelmään valiokunta toteaa myös että että kansaneläkelaitoksessa tehty

on keskeinen ja myös sitä tulisi seurata nyt sitten jatkossa kansaneläkelaitoksessa on nyt sitten kertomusvuonna saatu päätökseen kolme vuotta jatkunut kohti uutta kelaa ohjelma jolla on pyritty parantamaan palveluja ja lisätty myös toiminnan tehokkuutta kertomuksessa todetaan että että verkkoasioita onkin lisääntynyt ja nyt jo puolet hakemuksista on tehty verkkopalvelun kautta tätä voidaan pitää myönteisenä asiana ja siihen suuntaan pitäisi edelleenkin kehittää toimivuutta

valiokunta totesi myös että hallinnon kehittämisen tulisi näkyä myös palvelujen parantumisessa ja ja siinä että hakemusten läpimenoajat voivat pysyä kohtuullisina tämä on haasteellista varsinkin nyt kun on taloudellisesti vaikeat ajat ja ja hakemusten määrä todennäköisesti lisääntyy ja on jo lisääntynyt taloudelliset säästöpaineet ovat vaikuttaneet myös kansaneläkelaitoksen toimintaan sekä toimintamenojen että etuuksien leikkausten kautta

valiokunta korostaa että matkakorvausten osalta tämä omavastuun lisääminen korostaa sitä tarvetta että voidaan kehittää matkojen yhdistelyä ja saada sitä kautta kuitenkin palveluja säilytettyä valiokunta otti esille myös tutkimustoiminnan tämä yleinen tutkimuslaitosten voimavarojen vähentäminen näkyy myös kelan tutkimustoiminnassa ja valiokunta korostaakin että että päätösten vaikutuksia koskevan ajantasaisen tutkimustiedon saatavuudesta pidetään kuitenkin huolta valiokunta totesi myös että henkilöstön hyvinvointi ja sairauspoissaolot ja työolobarometri ovat kutakuinkin olleet hyvällä tasolla mutta korostettiin että tässä hallinnonuudistuksen ja näitten säästöjen keskellä on syytä myös työhyvinvointiasioihin kiinnittää huomiota erityisesti se kun uusia muun muassa toimeentulotukeen liittyviä tehtäviä aletaan toteuttaa nyt siis kelassa edellyttää henkilöstölle suunnattavaa laajaa tiedottamista ja myös tämän toiminnan huolellista suunnittelua valiokunta myös totesi verkkoasioinnin lisääntymisestä vapautuvia henkilöstövoimavaroja pitäisi voida käyttää sitten uusien tehtävien edellyttämän osaamisen kehittämiseen ja myös asiakkaiden neuvontaan ja henkilökohtaiseen palveluun valtuutetut ovat kertomuksessaan käsitelleet myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koskevaa kansaneläkelaitoksen tietojenanto oikeutta eri viranomaisille ja valtuutetut ovat tehneet tähän esityksen lainsäädännön täydentämiseksi valiokunta keskusteli tästä ja piti tärkeänä että hallitus arvioi näitä tehtyjä ehdotuksia huolellisesti ja antaa sitten myös eduskunnalle lainsäädännön tarvittaessa lainsäädännön muuttamiseksi mutta näillä sanoilla valiokunta siis yksimielisesti on hyväksynyt tämän kannanoton kertomukseen

puhemies käsittelyssä on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus kaksituhattaneljätoista sosiaali ja terveysvaliokunta käsitellessään kertomusta on havainnut että kertomuksen tietosisältöä on kehitetty valiokunnan aiemmissa mietinnöissä esitettyyn suuntaan myönteistä erityisesti liitteistä saatavien yksityiskohtaisten talous ja toimintatietojen osalta valiokunta on pitänyt myönteisenä myös sitä että kelan toimintakertomuksessa on kuvattu toimintaa myös kestävän kehityksen näkökulmasta sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston toimivuutta ja kehittämistä käsittelimme myös ja totesimme että edelleen seurantaa on hyvä suorittaa jatkossakin kuten myös sen osalta miten valtuutettujen käsittelemät asiat etenevät kelan toiminnassa verkkoasiointi on jatkuvasti lisääntynyt kansaneläkelaitoksella ja viime vuonna jo yli puolet hakemuksista tehtiin verkkopalvelun kautta tämä on myönteistä asiakkaiden kannalta se helpottaa kansalaisten yhteydenottoja ja

lakkautettiin ja kahdestakymmenestäneljästä vakuutuspiiristä siirryttiin viiteen vakuutuspiiriin tämä

uusi organisaatio astuu käyttöön ensi vuoden alussa kehittäminen toki jatkuu kelan toiminnassa että kuinka sitten kaikki palaset loksahtavat paikoilleen asiakastyytyväisyyttä tulee turvata jatkossakin ja sen kehittäminen on yksi tärkeä asia joka saralla ja tulee pyrkiä aina vain sitten parempaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria nuoria koskevaa kansaneläkelaitoksen tietojenanto oikeutta eri viranomaisille käsittelimme myös siitä tosiaan keskustelimme ja näemme ja pidämme tärkeänä että hallitus huolellisesti ja antaa eduskunnalle tarvittaessa esityksen lainsäädännön muuttamisesta

arvoisa rouva puhemies

nostan esille kaksi tärkeää asiaa itse asiassa vaikka tämä kelan valtuutettujen toimintakertomus katsoo menneeseen niin on hyvä katsoa tässä kohtaa myös kohtaa myös jo tulevaan ja asia on nostettu esille myös tässä valiokunnan mietinnössä toinen on toimeentulotuen siirto kelalle pidän erityisenä kriittisenä menestystekijänä siirron onnistumiselle sitä että saadaan osaamispääomaa kunnilta siirtymään kelaan tiedän että tämä asia ei ole itsestäänselvyys

siellä on pitkiä asiakassuhteita yhteistyösuhteita etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä ja jos kaikki tämä hiljainen tieto jota kunnilla ja kuntien työntekijöillä tällä hetkellä on olemassa häviää pidän sitä ratkaisevana menetyksenä siksi toivon että että kela arvioisi mikä on tällainen kriittinen osaamismassa joka pitäisi pystyä siirtämään kunnilta kelalle ihmisten ihmisten muodossa kun toimeentulotukisiirtoa tehdään tästä ei voi puhua riittävästi eikä myöskään siitä että kelan on opeteltava aivan uudenlaista palveluohjausta toimeentulotuen siirtyessä sinne tässä hyvä esimerkki on nuorisolakiin tehtävä muutos jossa kelassa siis nousee esille hälytysmerkki syrjäytyvästä nuoresta mutta jos meidän lainsäädäntömme estää tarttumasta ja puuttumasta ja viemästä asiaa eteenpäin niin niin ei voi olla tässä on hallitukselle nyt

arvoisa puhemies kiitos arvoisalle sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle mietinnön esittämisestä huomiona totean että oli oli hyvä että nyt viimeisin kelan valtuutettujen kertomus jotakuinkin vastasi siihen toiveeseen mitä eduskunnalla on eli sen kertomuksen informatiivisuutta on on lisätty yksi asia joka vielä jäi ikään kuin kehittämisen paikaksi on on se millä tavalla ne asiat etenevät mitä valtuutetut ovat ottaneet esille ja sitä uusien valtuutettujen on katsottava mutta totean että ne lainsäädäntöhankkeet jotka kelan valtuutetut nostavat esille viedään sitten kelan toimesta lainsäädäntökehittämissalkussa sosiaali ja terveysministeriöön aivan kuten edellä puhunut edustaja totesi se on sitten hallituksen tehtävä tarkkaan katsoa ja on tärkeää että valtuutetut myöskin sen perään tarkkaan katsovat totean vielä että kelassa on tehty mittava hallinnon uudistus aluehallinto on lakkautettu kahdestakymmenestäkuudesta vakuutuspiiristä siirrytty viiteen vakuutuspiiriin ja näin valmistauduttu myös sote uudistukseen erittäin tärkeää on että nyt seurataan millä tavalla tämä mittava

jokaisen suomalaisen saavutettavissa totean myöskin että kansaneläkelaitos on toteuttanut kohdallensa tulevat toimintamenosäästöt jotakuinkin melkein vielä etuajassa on tärkeää katsoa että kela kantaa vastuunsa taloustalkoista mutta riittävien voimavarojen turvaaminen on tärkeää kiitos kyllä vielä kelan henkilöstölle siitä että vaikka uusia tehtäviä on tullut organisaatiouudistus on tehty ja ja taloutta tasapainotettu niin niin etuuksien käsittelystä ollaan selvitty kunnialla ja se on hieno asia myöskin nuo henkilöstötyytyväisyysnumerot ovat

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat tässä kelan toimintakertomuksessa on kelan tutkimustyön keskeisiä tuloksia viime vuodelta yhden näistä mukaan työkyvyn heikkenemistä ennakoivat korkeampi ikä naissukupuoli vähäinen koulutus pienet tulot sairaudet ja oireilu sekä tunnetut elämäntapariskit työn riskitekijöistä esiin nousivat muun muassa vuorotyö ruumiillinen työ osa aikaisuus ja aikaisemmat työttömyysjaksot myös puutteelliset työn hallinnan ja oikeudenmukaisuuden kokemukset sekä aikaisemmat sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyttä samoin kuin kuormittavat elämäntilanteet tyytymättömyys ja vihamielisyys itä ja pohjois suomi ovat maantieteellisesti suuren riskin alueita ja kuntoutuksesta näyttivät parhaiten hyötyvän henkilöt joilla oli jokin perussairaus ja mielialaoireita ja jotka tiedostivat terveysongelmansa toivonkin että sote uudistuksessa kuntoutus otetaan uudistuksen ytimeen kuntoutuminen työhön on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydinkysymyksiä ja erittäin tärkeä investointi tulevaisuuteen